vaasasta oleva analyytikko

pyydän edustaja matias mäkystä ottamaan paikkansa istuntosalissa

ilmoitetaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia

arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä hallituksen esitys eduskunnalle suomen norjan ja ja ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta eduskunnan ratifioitavaksi on lähetetty suomen ruotsin ja norjan välinen valtiosopimus koskien maanpuolustuksen huoltovarmuutta maiden välillä sopimus on huoltovarmuutta koskeva alakokonaisuus yhtenä osana vuonna kaksituhattaviisitoista uudistettua pohjoismaista yhteistyösopimusta puolustusmateriaalialalla sopimuksessa on kyse huoltovarmuuden päivityksestä tehdyn nordefco huoltovarmuustyöryhmän työn perusteella aiemmin eduskunta on jo käsitellyt pohjoismaisia yhteishankintoja koskevan liitesopimuksen ja lisäksi on vireillä vientivalvontaa koskeva vastaavanlainen liitesopimus joka on vielä neuvottelujen kohteena nyt puheena oleva huoltovarmuutta koskeva liitesopimus allekirjoitettiin kolmen pohjoismaan välillä visbyssä huhtikuussa kaksituhattayhdeksäntoista sopimus uusii kolmen pohjoismaan osalta aiemmat huoltovarmuuslausekkeet edellisestä vuoden kaksituhattayksi valtiosopimuksesta tanska on aiemmin vetäytynyt valmistelusta mutta on ilmaissut halunsa liittyä myöhemmin mukaan
anteeksi ministeri arhinmäki korjaan ministeri kaikkonen oli aikomus huomauttaa juuri sinne suuntaan ja muutamaa muutakin täällä jostain syystä kuuluu kummallinen kuhina joka puolelta salia ei ainoastaan arhinmäen suunnasta voisitteko olla hiljaa ja keskittyä ministeri kaikkosen puheenvuoroon olkaa hyvä

arvoisa puhemies tämä on kyllä muutenkin ollut hämmentävä päivä mutta kyllä

kyllä

tämä sopimus siis uusii kolmen pohjoismaan osalta aiemmat huoltovarmuuslausekkeet edellisestä vuoden kaksituhattayksi valtiosopimuksesta aiemmin vetäytynyt valmistelusta kuten totesin mutta on ilmaissut halunsa liittyä myöhemmin mukaan tanskan ja suomen suhdetta jäävät koskemaan toistaiseksi vuoden kaksituhattayksi valtiosopimuksen ehdot tämä sopimus on luonteeltaan valtiosopimus ja se on kehys maiden välisille huoltovarmuusaihepiirin velvoitteille ja yhteistyölle sopimuksessa sovitaan maanpuolustuksen huoltovarmuuden järjestämisestä kehittämisestä ja käytännön toimenpiteistä ja siinä on lausuttuna keskinäisen huoltovarmuustuen periaate sopimus koskee tavaroita ja palveluita maanpuolustuksen käyttöön ja se on siten katteeltaan huomattavasti laaja alaisempi kuin aiempi valtiosopimus se sisältää sekä normaali että myös poikkeusolojen ja kriisiaikojen määräyksiä sopimus on päivitetty paremmin vastaamaan nykypäivää ja ottamaan huomioon myös eun muuttunut hankintasääntely sopimus on alisteinen kansalliselle lainsäädännölle jo aiemman huoltovarmuusjärjestelyn perusteella on voitu tukea pohjoismaisen ampumatarvikeyhtiön eli niin sanotun nammo konsernin luomista osana maiden välistä teollisuusyhteistyötä nammon omistavat puoliksi patria ja norjan valtio nammo yritys on meille huoltovarmuudellisesti varsin tärkeä tykistön ampumatarvikehuollon kannalta myös vihtavuoressa tapahtuva ruudinvalmistus kuuluu nammo konserniin tällä hallituksen esityksellä arvoisa puhemies toteutamme vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolustusselonteon linjausta jatkaa puolustusmateriaalialalla teollisuusyhteistyötä ja hankevalmisteluja ja hallitusohjelman kohtaa jossa todetaan että huoltovarmuus turvataan kaikissa olosuhteissa

arvoisa herra puhemies

silloin lähdettiin liikkeelle uudistamaan vuoden

sopimusta niin kuin tuossa edellä kerrottiin tarkoituksena on siis hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti puolustusmateriaalialan yhteistyömahdollisuuksia ja välttää toimintojen tarpeetonta päällekkäisyyttä sopimusjärjestely on siis kehys yhteistyölle niin kuin ministeri kaikkonen edellä

pian eli suomen puolustus ja ilmailuteollisuusyhdistyksen huomioihin he ovat kiinnittäneet huomiota siihen että teollisuutta koskevat toteuttamisjärjestelyt valmisteltaisiin yhteistyössä pohjoismaisten teollisuusyhdistysten kanssa samoin kuin että vientilupapolitiikan harmonisointi on tarpeen mikäli tuotantoa keskitetään tämä on tietysti kysymys joka on noussut nyt keskusteluissa esille että meillä on jossain määrin erilaista vientilupapolitiikkaa pohjoismaiden välillä mutta laajemminkin eun sisällä olisi äärimmäisen tärkeää että jatkossa me noudattaisimme yhteistä mahdollisimman yhtenäistä eurooppalaista vientilupapolitiikkaa tänään eronpyynnön jättäneen ex pääministeri rinteen hallitusohjelman kirjaus on itse asiassa aiheuttanut jonkin verran hämmennystä ja se on siis kohdassa suomi rakentaa rauhaa jossa on kirjoitettu jollain tavalla vähän uusin sanankääntein ja toimintaympäristöstä ja toimintakäytänteistä joita meillä aseviennissä on ollut kun nyt pääministeri rinne on menettänyt eduskunnan enemmistön luottamuksen ja tänään pyytänyt eroa itselleen mutta myös koko hallitukselle on tärkeää että uusi hallitus selkeyttää vientilupapolitiikkaansa ja tekee siitä ennakoitavaa kysyisin toimitusministeri kaikkoselta oletteko te havainnut tällaista muutosta vientilupapolitiikassa ja siinä käsittelyssä ja nimenomaan niissä kirjauksissa jotka ovat koskeneet tätä pitkää aikajännettä joka suomalaisen puolustusteollisuuden vientiluvissa arvoisa puhemies toivon että myös näitä kokonaisuuksia tarkastellaan kun suomeen muodostetaan uutta hallitusta rinteen menetettyä eduskunnan

arvoisa

ja arvokasta hallituksen esitys nojautuu valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon vuodelta kaksituhattakaksitoista jonka mukaan pohjoismaista ulko turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötä tiivistetään arvoisa puhemies näin itsenäisyyspäiväviikolla on ilo lausua muutama sana myös ulko ja turvallisuuspolitiikkamme ja maamme puolustuksen perustasta maamme itsenäisyyden turvaamisessa on ollut ja tulee aina olemaan syvimmiltään kyse asenteesta arvoista ja tahdosta on tärkeää että vaalimme maanpuolustustahtoa ja opetamme ja kasvatamme lapsiamme nuoriamme joita myös tuolla lehterillä tänään on arvostamaan maanpuolustusta ja toimimaan rakentavasti isänmaamme itsenäisyyden puolesta pienenä kansana emme selviydy muutoin kuin siten että yksituumaisesti ja yhdessä haluamme pitää kiinni uskottavasta maanpuolustuksesta ja pyrimme hoitamaan asioita sillä tavalla että kunnioitamme ja arvostamme jokaista ihmistä myös sellaista ihmistä joka ajattelee eri tavalla tähän kuuluu rakentava pitkäjänteinen ja tosiasioihin perustuva yhteistyö ulkovaltojen kanssa arvoisa puhemies uskottava maanpuolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja hyvin koulutettuun reserviin siksi on erityisen arvokasta ja että maassamme on pitkäjänteisesti haluttu huolehtia myös reservin kouluttamisesta ja kertausharjoituksista

arvoisa herra puhemies uskottava maanpuolustus on varmin tae siitä että saamme elää hyviä rauhan vuosia myös tulevaisuudessa huoltovarmuus on aivan keskeinen osa puolustuskykyä ja sen varmistamista että kriisin sattuessa pystymme kaikki kansakuntaa kohtaavat vaarat estämään estämään on erittäin tärkeää että ampumatarvikehuolto on voitu varmistaa tällä hyvällä yhteispohjoismaisella toiminnalla ja myös sillä että suomessa ruudintuotanto on turvattu niin että niin jalkaväen kuin tykistönkin aseisiin saadaan riittävästi ampumatarvikkeita mikäli tarve joskus vaatii ja kun tämä on hyvin varmistettu niin sitä tarvetta silloin todennäköisemmin ei tule tässä edellä

toisen pohjoismaan hallussa olevaan puolustusvälinetuotantoon toinen sopijakumppani saa ikään kuin tällaisen etuosto oikeuden etuotto oikeuden tilanteessa jossa maa on joutunut kriisiin niin koskeeko tämä sopimus samalla tavalla myös sellaisia esimerkiksi vaikkapa hävittäjissä käytettäviä ilmasta ilmaan torjuntaohjuksia joita pohjoismaat eivät itse tuottaisi mutta joita pohjoismailla voi olla varastossa ja jotka voisivat olla käytettävissä sitten toisen pohjoismaan hävittäjissä myöskin kriisin eskaloituessa elikkä tästä arvoisa puhemies kuulisin mielelläni

puhemies kiitos ministerille esittelystä ja kollegoille hyvistä puheenvuoroista tässä edellä pitkäjänteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka on tosiaan suomen etu ja kun katsotaan miten maailma on tässä viime aikoina kehittynyt voidaan todeta että se että meillä on tehty tällaista pitkäjänteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa on tuottanut sen että me olemme ehkä paremmassa asemassa kuin jotkut muut muut maat sitä on siksi syytä jatkaa ja tehdä sellaista politiikkaa joka nauttii myös laajaa hyväksyttävyyttä tässä maassa mitä tähän esitykseen tulee niin se parantaa huoltovarmuuden lähtökohtia tämän päivän verkottuneessa maailmassa ja ylläpitää ja kehittää tiivistä yhteistyötä meille tosi tärkeiden ja luontevien yhteistyökumppanien kanssa hyvä näin ja hyvä että tällaista edistetään

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi tanskan suomen norjan ja ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen tehdyn liitesopimuksen suomen norjan ja ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta valtiosopimustasoinen pohjoismainen huoltovarmuusliite allekirjoitettiin puolustusministerikokouksessa visbyssä huhtikuussa kaksituhattayhdeksäntoista liitteessä sovitaan huoltovarmuuden järjestelyistä sekä siitä miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat pyytää ja saada huoltovarmuudellista tukea toisiltaan sopimus on osa pohjoismaisen puolustusyhteistyön edistämistä nyt tämä sopimus on siis asianmukaisesti tulossa eduskunnan käsittelyyn arvoisa puhemies näin ei ole menetelty aiemmissa ja monin verroin suuremmissa puolustusyhteistyötä koskevissa sopimuksissa näin itsenäisyyspäivän alla on syytä nostaa esille niin sanottu nato isäntämaasopimus joka solmittiin syksyllä kaksituhattaneljätoista walesin nato huippukokouksen yhteydessä sen allekirjoitti silloin puolustusvoimien komentaja jarmo lindberg mutta sopimusta ei koskaan tuotu eduskunnan hyväksyttäväksi virallinen tulkinta on kai ollut että kyse ei olisi valtiosopimuksesta vaan yhteisymmärryspöytäkirjasta kuitenkin ruotsissa tämä sama sopimus vietiin valtiopäivien käsittelyyn ja hyväksyttäväksi ruotsi oli lisäksi liittänyt siihen varaumia valtiopäivillä vasemmistopuolue ja ruotsidemokraatit vastustivat sopimusta suomessa eduskunta ei siis ole päässyt asiaa käsittelemään tosiasiassa isäntämaasopimuksessa on kyse valtiosopimuksesta sen paljastaa sopimuksen sisältö joka on nyt tätä käsittelyssä olevaa pohjoismaista valtiosopimusta huomattavasti raskaammin suomea puolustusasioissa sitova ja maan kansainväliseen asemaan vaikuttava sanoisin että isäntämaasopimus voi jopa käytännössä rajata suomen itsenäisyyttä ja suvereenisuutta ulko ja turvallisuuspoliittisesti se on joka tapauksessa suomen etujen vastainen

sopimuksen mukaan naton sotilaalliseen toimintaan isäntämaassa voi kuulua sotilaallinen toiminta taistelun tai sotilaallisen toimen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan torjuntatoimen toteuttaminen myös hyökkäys siirtyminen huolto ja taisteluharjoitukset

tai sen jäsenmaa

puhemies voi isäntämaasopimuksen nojalla myös saada suomesta sotilastukikohtia näille edellä mainituille sotilaallisille toimille nämä tukikohdat suomi rakentaa rahoittaa ja varaa vieraan vallan käyttöön arvoisa puhemies jos nyt käsittelyssä oleva pohjoismainen huoltovarmuussopimus tuodaan valtiosopimuksena eduskunnan käsittelyyn miksi isäntämaasopimusta ei ole tuotu päätösvalta isäntämaasopimuksen suhteen jätettiin puolustushallinnolle armeijalle kenraaleille samaan tapaan on toimittu hornetit korvaavassa hx hankkeessa pyysin nähtäväkseni talouspoliittisen ministerivaliokunnan ensimmäinen kymmenettä pöytäkirjan jossa oli puollettu hx hankkeen tosiasiallista tosiasiallista hinnankorotusta kymmeneen miljardiin euroon hallitusohjelman ja puolustuspoliittisen selonteon vastaisesti tästähän puolustusministeri kaikkonen on tehnyt eduskunnalle suullista selkoa en näitä asiakirjoja saanut vaan ne salattiin puolustushallinnon päätöksellä arvoisa puhemies vasemmistoliitto on marraskuussa puoluekokouksessaan hyväksynyt tavoiteohjelmaansa tavoitteen jonka mukaan suomen tulisi irrottautua isäntämaasopimuksesta kyseisen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta arvoisa puhemies viedäänkö suomea nyt oikealle vai vasemmalle jos viedään vasemmalle tulee puolustusasioissa menettelytapojen ja myös linjan muuttua isäntämaasopimus ja hx hanke tulee saattaa eduskunnan avoimeen käsittelyyn kiitos

arvoisa puhemies tässä on tullut hyviä puheenvuoroja ja on helppo yhtyä edustaja heinosen puheenvuoroon myöhemmin joku mainitsi tuosta vientilupapolitiikasta on erittäin tärkeää että se on yhtenäinen sen pitäisi olla yhtenäinen laajemmallakin alueella ettei käy niin että me jäämme tai meidän teollisuutemme jää ilman nyt kun toimitusministeri kaikkonen nosti esiin huoltovarmuuden niin jos sallitte esitän hänelle pienen kysymyksen liittyen huoltovarmuuteen elikkä puolustusteollisuus jossa valmistetaan luoteja on tällä hetkellä myöskin tavallansa pikkasen uhan alla unionin alueella toimivista patruunatehtaista valtaosa on yksityisiä tehtaita joissa valmistetaan sekä siviili että viranomaistuotteita samoilla tuotantolinjoilla siviilituotannon osuus tuotannosta on noin seitsemänkymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia minkä johdosta tehtaat eivät olisi enää kaupallisesti kannattavia lyijyammuskiellon jälkeen siviilituotannon tyrehtyminen puolestaan sulkisi nopeasti merkittävän osan tuotantolinjoista minkä myötä niitä ei enää kriisitilanteessa kyettäisi ottamaan viranomaistuotantoon myöskään ammattitaitoista työvoimaa enää käytettävissä suomen puolustus perustuu osaavaan harjaantuneeseen reserviin oletteko te ottamassa huomioon myöskin tämän lyijykiellon mahdolliset vaikutukset tässä yhteistyössä

arvoisa herra puhemies arvoisa toimitusministeri kaikkonen edustaja yrttiaho liitti tähän yhteyteen keskustelun natosta ja naton kanssa tehdystä isäntämaasopimuksesta pitää sanoa että silloin vanhaan aikaan kun itänaapurimme oli neuvostoliitto jossa oli kommunistinen systeemi kaikkine ihanuuksineen piikkilankaparatiisi toisin ajattelevien vainoaminen ihmisoikeuksien polkeminen

suomen äärivasemmisto joka jakoi saman ideologian oli tuimasti natoa vastaan natoa joka oli läntisten demokraattisten maiden puolustusjärjestö ja joka jo olemassaolollaankin turvasi myös suomen turvallisuutta mutta tänä päivänä kun venäjällä on vallassa äärioikeisto ideologiassa ei ole mitään mikä voisi olla sukua kommunisteille tai heidän perillispuolueelleen pitää pitää ihmetellä mistä se kenkä vielä puristaa kun tämänkin päivän suomen äärivasemmisto on jatkuvasti natoa arvostelemassa naton tilanne ei ole hyvä kuten me kaikki tiedämme mutta on se nyt kuitenkin hyvä että tällainen läntisten demokraattisten maiden puolustusjärjestö on olemassa
nyt arvoisat edustajat aiheena ei ole nato isäntämaasopimus tai neuvostoliitto vaan huoltovarmuus ja puolustusmateriaalia koskevat asiat ja siitä antaa esimerkin edustaja

puhemies ajattelin kyllä vähän puhua myös omista ajatuksistani todetakseni sen että huomasin hetki takaperin vasemmistoliiton omassa puoluekokouksessaan linjanneen isäntämaasopimusta koskevan kantansa tavalla jonka edustaja yrttiaho täällä toi ilmi tämän on täytynyt olla varsin kiusallinen kysymys hallitukselle jonka pääministerin tiedän olevan hyvin tarkka portinvartija ulkopoliittisen linjan suhteen ja ja eräs hallituspuolue kuitenkin toimii hallituksen ulkopoliittista ohjelmalinjausta vastaan ja esiintyy myöskin täällä tätä linjausta vastaan pidän sitä kummallisena ja outona perustellen sitä erityisesti vielä sillä tavoin joka ei pidä yhtä totuuden kanssa siitä millä tavoin isäntämaasopimuksen käytännössä suomessa on tarkoitus toimia ja jossa annetaan myöskin erheellinen kuva siitä miten eduskunta on tätä asiaa käsitellyt sekä puolustusvaliokunta että ulkoasiainvaliokunta ovat nämä kysymykset käsitelleet omilta kohdiltaan läpi ja todenneet että ei ole aihetta

emme lähde nyt debattiin sen suuremmin vielä on yksi puheenvuoro listalla mutta sinne perään mahtuu jos lyhyesti puhuu
arvoisa puhemies minäkin omia ajatuksiani tässä haluaisin sanoa tähän samaan aiheeseen huoltovarmuudesta on varmasti kysymys mutta viime kädessä jos suomi pohdiskelee näitä kansainvälisiä yhteistyökuvioitaan lähtökohtanahan täytyy aina olla se että suomen oma turvallisuusintressi tässä määrittää sen se on se ainoa kestävä lähestymistapa pohdimme näitä yhteistyöasetelmia miten tahansa se on siinä se ongelma että jos yhteistyö menee liian pitkälle sellaisten osioiden kanssa joista saattaa syntyä tulkintaa siitä mikä se mahdollisesti jonkun kolmannen osapuolen näkemys on mitä tässä tehdään siinähän on meillä tietysti riskimme mutta niin kauan kuin me puhumme kansainvälisestä yhteistyöstä myöskin sotilaallisesta yhteistyöstä sen täytyy pohjautua ainoastaan siihen tilannearvioon mikä on suomen turvallisuuden kannalta järkevintä ja parasta

hallitusohjelmassa ja edustaja kanervalle eduskuntahan ei ole tästä sopimuksesta tehnyt päätöstä se on toki varmasti esitelty mainituissa valiokunnissa mutta mutta kyllä tämän suuruusluokan tämän painoarvon sopimus ilman muuta edellyttäisi eduskunnan päätöstä ja sopimuksen käsittelyä valtiosopimuksena niin kuin tämä nyt puheena oleva paljon paljon vähämerkityksisempi sopimus

arvoisa puhemies edustaja heinonen kysyi asevientilinjasta no nyt jos etsitte jotakin suurta suunnanmuutosta niin mielestäni sellaista mielestäni sellaista ei ole mutta varmaan joka hallituksella on omat painotuseronsa ja selvää on että tämä hallitus on pitänyt ihmisoikeuksia arvossaan varmasti edellinenkin mutta jos vertaa näitten hallitusten ohjelmia niin niin ehkä tänään päättäneen rinteen hallituksen ohjelma saattoi olla vielä väkevämmin esillä meillehän ei ehtinyt tulla kovin paljon käytännön esimerkkejä käsitellyistä asevientilupapäätöksistä ja siinä mielessä tämä vertailu jäi vähän vähän lyhyeksi mutta ehkä nyt tuo turkki tapaus oli sellainen hallitus linjasi että uusia asevientilupia ei myönnetä sen jälkeen kun turkki hyökkäsi syyriaan henkilökohtaisesti olen omalla päätökselläni hieman aiemmin evännyt patruunoitten viennin viennin turkkiin edustaja aittakumpu korostitte huoltovarmuuden merkitystä ja pohjoismaista yhteistyötä tähän tähän puheenvuoroon on helppo helppo yhtyä edustaja autto kysyi etuosto oikeudesta että mitä kaikkea se koskee soveltamisalue on kyllä laaja tässä sopimuksessa eli eli periaatteessa siellä on monenkinlaisia huoltovarmuuteen liittyviä liittyviä mahdollisuuksia

käsitykseni on se että että jos tulee käytännön tilanne mistä on epäselvyyttä osapuolet keskustelevat sitten tämän sopimuksen pohjalta siitä mihin mihin päädytään jossain yksittäisessä kysymyksessä täällä useammassa puheenvuorossa tuli tuki ylipäätään pohjoismaiselle yhteistyölle nordefco yhteistyöhän täytti juuri kymmenen vuotta sille on käsitykseni mukaan aika hyvä laaja tuki eri eri pohjoismaissa ja asteittain tuota tuota yhteistyötä viedään eteenpäin sen mukaan miten poliittinen

tuki löytyy ja mitä tarve vaatii sitten oli kysymys kysymys

isäntämaasopimuksesta ja se näyttäisi virittävän keskustelua enemmänkin kun en ole vastuussa siitä mitä kaksituhattaneljätoista toimineen hallituksen ministerit ovat tänne tuoneet en lähde en lähde siihen keskusteluun sen syvemmälle tästä asiasta olen osaltani ollut ollut vastuussa ja pari tuntia sitten lopettanut rinteen hallitus myöskin se on tuotu valtiosopimuksena eduskunnan käsittelyyn ja se on nyt sitten eduskunnan käsissä mitä tälle asialle asialle tehdään toivon toivon tai ehkäpä en toivo mitään kun olen toimitusministeri nykyään päätätte mitä parhaaksi näette vielä lyijyammuskiellosta mihin edustaja mäenpää tässä viittasi aikaisemmin sen voi todeta että puolustushallinnon näkövinkkelistä lyijyhaulien käytölle olisi olisi tarvetta erityisesti ampumaharjoittelussa jatkossakin eli eli toivottavasti siihen löytyy järjellinen ratkaisu kiitoksia

ministeri kaikkosen toteamukseen että tämä tai nyt jo mennyt hallitus halusi painottaa ihmisoikeuksia nyt oikeastaan tuli mieleen että eikö sitten edellinen hallitus siis keskustan juha sipilän hallitus painottanut ihmisoikeuksia tämä on nimenomaan se mikä nyt hämmentää pian eli eli meidän meidän puolustusteollisuuden toimijoita kun nämä ihmisoikeudet on kuitenkin kirjattu yksiselitteisesti mukaan eun kantaan jota suomi on noudattanut jo sipilän hallituksen aikana ja jo sitä ennenkin nyt sitten kysymys on siitä onko jokin linjanmuutos tähän tapahtunut sillä että että tätä on painotettu ja on haettu esimerkiksi liikkumatilaa puuttua yli esimerkiksi tämän eun virallisen kannan jota aiemmin on noudatettu tämä oli se minun kysymykseni mikä mikä

ei ole ja ja on toimitusministeristö ja tulee uudet hallitusneuvottelut niin toivottavasti silloin tämä asia nousee esille ja selkeytetään se sillä nämä puolustusteollisuuden yritykset saattavat tehdä kolmesta kuuteen vuotta neuvotteluja isoista kaupoista ja jos ei ole tiedossa niitä pelisääntöjä joilla ne vientiluvat myönnetään niin silloin se on hyvin arpapeliä uskalletaanko tämäntyyppisissä olla ja varmasti jos vasemmistoliitto vielä uusiin hallitusneuvotteluihin kutsutaan se miettii nyt sitten monta kertaa lähteekö sellaiseen hallitukseen joka ei isäntämaasopimuksen purkua sinne ole kirjaamassa olen melkein varma että edustaja yrttiaho ei ainakaan sellaista hallitusta ole tukemassa mutta jäämme mielenkiinnolla katsomaan ovatko ne vain tyhjiä puheita

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tämä liittyy niin sanottuun toisiolakiin joka on erittäin merkittävä laki sehän on laki joka säädettiin sitä varten että kun sosiaali ja terveydenhuollon varsinaisessa asiakastyössä kertyy potilas ja henkilötietoja

lääketieteelliselle toiminnalle toisiolailla on ollut erittäin suuri merkitys se mahdollistaa ihan uudentyyppisten suurten tietoryhmien käsittelyn ja sitä kautta sitten tärkeiden tieteellisten löydösten saamisen aikanaan kun tätä lakia valmisteltiin puhuttiin siitä että tulisiko koko tästä terveysteknologiasta peräti uusi nokia suomelle nyt tässä lakiesityksessä kysymys on siitä että näiden tietojen käsittely ja jatkojalostaminen vaativat tietenkin resursseja ja sitä vastaavasti pitää voida periä maksuja niiltä tulevilta tietojen käyttäjiltä ja siitä säädetään säädetään tässä pykälässä kysymys on arviolta

finngen hankkeen yhteydessä tästä tässä on kysymys ja itse toisiolaki on tärkeä ja ja siihen liittyvä tieteellinen tutkimus ja liiketoiminta ovat erittäin tärkeätä

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on kysymys pelkästään teknisestä muutoksesta viime kaudella lakiesitykseen ja tämä on varmasti ihan hyvä ja tarpeellinen muutos eikä minulla ole mitään huomauttamista tähän asiaan mutta kuten edustaja linden tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille me kävimme täällä eduskunnassa viime viikolla keskustelua tietosuojavaltuutetun kertomuksesta ja silloin käytin puheenvuoron jossa toin tämän lain valmistelun esille esimerkkinä huonosta lainvalmistelusta eli siitä miten huolimattomasti voidaan käsitellä tietosuojaan liittyviä asioita jopa ministeriössä eli tämä vain tarkoittaa sitä että emme ole vielä ymmärtäneet miten vakavasta ja isosta asiasta tietosuojassa on kysymys tämän lain tarkoituksenahan on luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin tutkimuksiin kehittämis ja innovaatiotoimintaan opetukseen tietojohtamiseen viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä suunnittelu ja selvitystehtäviin siis nämähän ovat kaikki todella tärkeitä tavoitteita ja sinällään ei mitään huomauttamista tähänkään

mistä alun perin oli kysymys ilman sosiaali ja terveysvaliokunnan puuttumista viime kaudella olisi ihmisten tietosuoja kyllä joutunut ihan vakavaan vaaraan haluan vain tämän tuoda esille tässä yhteydessä koska toivon että tällainen tällainen toiminta ei toistu ja tietosuojaan liittyvät asiat huomioidaan riittävällä vakavuudella lainsäädäntötyössä jo ennen laki tulee valiokunnan käsittelyyn koska siellä on sitten todella vaikeata lähteä näitä isoja muutosasioita viemään eteenpäin arvoisa puhemies ilmeisesti ja toivottavasti tässä tapauksessa valiokunnan tekemät korjaukset olivat sitten riittäviä ja ihmisten tietosuoja ei ole joutunut vaaraan jos ministeri olisi ollut paikalla esittelemässä tätä lakiesitystä olisin kysynyt asiaa häneltä ymmärrän hyvin että näin teknisluontoisessa lakiesityksessä

laki toi eun tietosuoja asetuksen määräykset myöskin suomalaiseen sosiaali ja terveydenhuoltoon puhemies olen todella hämmästynyt siitä että tämä on vain tekninen korjaus kun viime kaudella käsittelimme tätä lakiesitystä saimme hartiavoimin tehdä työtä koska oppositio kaikin tavoin jarrutti lakiesityksen käsittelyä jätitte tähän vastalauseen ja ja piditte tätä lakiesitystä monin tavoin arveluttavana todella kovin sanoin arvioitte tätä lakiesitystä mutta kun lakiesitys oli hyväksytty niin en muista montaa lakiesitystä mistä sote kentältä sote järjestöistä olisin saanut näin paljon kiitosta puhemies totean että ilman tätä lainsäädäntöä me emme esimerkiksi voisi rakentaa suomeen terveydenhuollon laaturekistereitä toisin kuin muualla pohjoismaissa suomessa ei julkisen terveydenhuollon laatua seurata systemaattisesti esimerkiksi ruotsissa on monta kansansairauden tilaa seuraavaa rekisteriä esimerkiksi diabetesrekisteri jolla on voitu saada esille minkälaista diabeteksen hoito on ja ollaan voitu lisätä hoidon yhdenvertaisuutta parantaa esimerkiksi diabeteksen hoitotasapainoa siksi kyllä ihmettelen todellakin

vastuussa ilmeisesti annatte tälle tuen tuen tätä teknistä muutosta joka joka tässä on ja

arvoisa puhemies toisiolain tarkoituksenahan on tosiaan luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin tutkimukseen kehittämis ja innovaatiotoimintaan opetukseen tietojohtamiseen viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä viranomaisten suunnittelu ja selvitystehtäviin laki mahdollistaa nykyistä laajemman sosiaali ja terveydenhuollon asiakas ja potilastiedon hyödyntämisen muussa kuin kyseisen tiedon alkuperäisessä käyttötarkoituksessa sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä eli on erittäin hyvä että on saatu nyt kuvattua selkeästi myöskin nämä prosessit ja vastuut tietojen luovutuksessa edustaja sarkomaan esille nostama laaturekisterityö on todella tärkeätä ja sitä meidän pitäisi edistää jos me haluamme parantaa meidän sosiaali ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta hoidon laatua seurantaa vertailua avoimuutta niin että voidaan hoitotuloksia myös verrata toisiinsa yleisellä tasolla me tarvitsemme toisiolakia siihen että voidaan näitä tietoja käsitellä ja yhdistää eri rekistereitä se mitä tässä laissa nytten käsitellään liittyy teknisenä korjauksena edelliseen lakiin liittyen liittyen tietopyyntöjen tietopyyntöjen korvattavuuteen tietopyyntöjen käsittelystä totta kai syntyy myös kustannuksia

ja on järkevää ja perusteltua myöskin että toimijat saavat niistä asianmukaisen korvauksen korvausten tasoa määriteltäessä pitää huomioida myöskin siihen kohdistettu työaika samalla on kuitenkin tärkeää huomioida että esimerkiksi tutkimustyötä tekevien nuorten tutkijoiden osalta tutkimuksen teosta ei tehdä liian kallista koska

tässä on tosiaan kysymyksessä ihan ihan tekninen muutos ja hyvä niin mutta haluan käydä tämän vain lyhyesti täällä on tullut hyviä esimerkkejä siitä miksi tämä laki tarvitaan todellakin viime kaudella hallitus teki suuren teon kun saatiin toisiolaki eteenpäin se auttaa näiden tietojen käsittelyssä se että siihen tehtiin viilauksia tietosuoja on täysin ymmärrettävää koska koska tämähän on suomessa aivan uudentyyppistä tietoa mitä nyt tarvitaan tämä on tärkeää esimerkiksi hoitojen kehittämisen kannalta tämä on erittäin tärkeää yleensäkin palvelujen vaikuttavuuden edistämisen kannalta tämä on tärkeää myöskin laaturekisterien ja laadun ja sen kehittämisen kannalta mutta myöskin terveysteknologian ja sen viennin edistämisen kannalta monet maathan todella voi sanoa kadehtivat sitä miten suomessa on tehty viime vuosina hyvin paljon tällaista lainsäädännöllistä työtä sen eteen että meillä terveysteknologiaa ja sen

pystytään viemään eteenpäin ja sillä on lainsäädännöllinen pohja seurasin viime kaudella vaikken valiokunnassa ollutkaan miten miten tärkeää oli että tässä laissa huomioitiin nimenomaan se ihminen kenen tiedoista on kysymys

edustaja sarkomaalle haluan vain todeta kuten sanoin omasta mielestäni aika selkeästi että tämä laki on tarpeellinen enkä millään tavalla kyseenalaista tätä lakia joka siis hyväksyttiin viime kaudella kannatan myös tätä teknistä muutosta en en suinkaan vastusta sitä mutta ilman edellisellä kaudella valiokunnassa tehtyjä isoja korjauksia lakiin olisi jäänyt vakavia virheitä ja puutteita sen takia minusta on tärkeätä että keskustelemme myös siitä koska valiokunta ei mielestäni ole se oikea paikka jossa tehdään niin valtavan isoja korjauksia että ne olisi pitänyt tehdä jo

aikana hyvä asiahan tässä on se että virheistä aina voidaan oppia ja kun on tämä käyty läpi kertaalleen niin varmasti nyt jatkossa tietosuoja huomioidaan paljon paremmin jo lakiesitysten alusta alkaen kun niitä laaditaan

arvoisa puhemies me olemme oikeastaan viime vuosikymmenen puhuneet hyvin paljon tällaisista soten rakenteellisista uudistuksista ja ajattelen että tämä laki on erityisen tervetullut siinä mielessä että vähintään yhtä tärkeää on se että me viemme eteenpäin soten tiedolla johtamista haemme tiedon hyötykäyttöä laajemmin tässä mielessä tämä toisiolaki on hyvin keskeinen laki vaikkakin tänään vain teknistä asiaa tässä käsitellään ajattelen että se on otettava keskiöön tulevaisuudessakin soten tietojen hyötykäyttö on tärkeää mahdollistaa niin tutkimus kuin kehittämistoiminnankin innovaatiotoiminnan edistämiseksi näen että toisiolaki yhdessä täsmälääketieteen edistämisen ja osaamiskeskittymien kanssa niin kuin kansallinen syöpäkeskus kansallinen lääkekehityskeskus genomikeskus biopankkitoiminta on sellainen iso kokonaisuus jolla tällaista terveysstrategiaa voidaan suomessa viedä eteenpäin ja hakea myöskin kansainvälisesti edelläkävijäroolia siinä mielessä toivon että tätä asiaa viedään rohkeasti eteenpäin täällä ovat edustajat sarkomaa ja laiho toivoneet myöskin laaturekisterien eteenpäinviemistä ja ajattelen että se olisi erittäin tervetullut jatkoaskel tähän mitä tulee tähän tekniseen muutokseen mikä meillä nyt on tässä käsittelyssä niin niin se osaltaan selkeyttää pelisääntöjä näiden korvausten jakautumisesta siihen ei sen suuremmin ole huomautettavaa mutta toivon että lainsäädännön kehittämiseen jatkossakin panostetaan ja viedään rohkeasti tätä kokonaisuutta tiedolla johtamisessa

arvoisa puhemies laadukas lainsäädännön valmistelu on kaiken a ja o ja siksi sipilän hallituksessa perustettiin lainsäädännön arviointineuvosto sille jos jollekin on ollut kyllä työtä kun on myös tämän hallituksen lakiesityksiä katsottu itse olin valiokunnan jäsenenä ja täytyy nyt todeta mäkisalo ropposelle joka ei ole valiokunnan jäsen varmasti kuulitte sen vahvan vastustuksen joka tuli vihreiltä sosiaalidemokraateilta vasemmistoliitolta jopa rkpltä periaatteellisesti vastustettiin tätä kaikille suomalaisille tärkeää lakiesitystä ilman tätä ei esimerkiksi terveysalan terveysalan kasvustrategiaa voitaisi viedä eteenpäin se on strategia jolla parannetaan kansanterveyttä ja toisaalta kansantaloutta ehkä keskeisin muutos joka tähän lakiesitykseen tuli oli se että tähän lisättiin lupaviranomaisen tueksi asiantuntijatyöryhmä on laatia tietosuojaa tietoturvaa ja anonymisointia koskevat periaatelinjaukset muita isoja periaatteellisia muutoksia tähän ei tehty sehän on eduskunnan tehtävä kuulla asiantuntijoita ja ja tehdä ne muutokset mitkä eduskunnassa ja asiantuntijavaliokunnassa nähdään tarpeellisiksi suurempi kysymys on se ja voisin kysyä hallituspuolueilta mitä teillä on sitä vastaan että julkinen terveydenhuolto tehdään läpinäkyväksi mitä teillä on sitä vastaan että esimerkiksi diabeteksen voitaisiin verrata valtakunnallisesti niin että voitaisiin turvata yhdenvertainen hoito kaikille

edellisen hallituksen tai sanotaanko sipilän hallituksen aikaiset kansanedustajat eduskunnassa lisäsivät rahaa laaturekistereiden pilotointiin niitä on pilotoitu nyt kaksi vuotta kaikki kansanterveysjärjestöt ovat vedonneet hallitukseen ja toivoneet että laaturekisterit saisivat jatkoa mutta ensi vuoden talousarviosta puuttuvat rahat tähän toivon nyt että täällä olevat

rinteen hallituksen jälkeen ei tätä arvokasta työtä mitä thl on tehnyt jossa ovat mukana potilasjärjestöt siellä on koko terveydenhuolto sosiaalipuoli ja kaikki kansanterveysjärjestöt vihdoinkin saataisiin vertailtavaa tietoa meidän terveydenhuollostamme mitä teillä on sitä vastaan voitteko te luvata että nyt ensi vuoden budjettiin lisätään rahat laaturekistereitä voitaisiin jatkaa ensi vuonna noin kahdella miljoonalla eurolla kun miljarditolkulla jaatte rahaa niin miksi tähän ei rahaa riittänyt sitä ihmettelen

arvoisa puhemies en todellakaan ollut viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa eli en voi puhua siitä prosessista siellä mutta olen tietosuojasta aina huolissani ja minusta tietosuojan kohdalla pitää aina olla liian varovainen kuin liian lepsu kun luin sitten sitä lakiesitystä joka tuli tänne tänne eduskuntaan käsittelyyn sen valiokuntakäsittelyn jälkeen niin kyllähän siinä oli niin paljon tehty korjauksia että oli suuri riski että sinne jäi joitain virheitä tai jotain tärkeää jäi epähuomiossa huomioimatta

on kysymys totta kai me voimme muistella menneitä ja käydä hyvinkin poleemista keskustelua siitä kuka teki mitä ja mitä aiotte tehdä miljardikaupalla kovinkin vuolaasti tässä äsken tuli esille jotka eivät liity suoranaisesti ollenkaan nyt käsiteltävään asiaan mistä arvoisa puhemies huomautti erään muun asian yhteydessä tässä vähän aikaisemmin tässä hallituksen esittelytekstissä todetaan hyvin selkeästi tietopyyntöjen käsittelyn maksullisuus tai maksuttomuus vaikuttaa tietoja tarvitsevien yritysten talouteen arvioitu keskimääräinen tietopyynnön aineistotoimituksen hinta asiakkaalle olisi kymmenentuhattakuusisataaseitsemänkymmentäviisi euroa mikäli käsittelykuluja ei peritä asiakas maksaa kiinteän tuhannen euron hinnan tietopyyntöä koskevasta päätöksestä sitten tämä teksti jatkuu tässä eli tällä on erittäin suuri merkitys esimerkiksi startup yrityksille ja monille muille sekä tietenkin tälle tietolupaviranomaiselle joka saa tätä kautta tuloja joilla se voi sitten kattaa tämän aineiston käsittelystä koituvat kustannukset eli itsessään tämä ei ole vain tekninen esitys vaan tämä on todella sillä tavalla merkittävä esitys että tämä liittyy niihin asioihin jotka edellä äsken totesin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi suomen norjan ja ruotsin välisen pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme joka on valmisteltu ruotsin johdolla yhteistyössä suomen ja ja norjan työvoima ja koulutusasioista vastaavien ministeriöiden kanssa tämän mukaisesti suomi sitoutuisi rahoittamaan pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosittain kahdeksankymmentä koulutuspaikkaa norja sitoutuisi ostamaan vuosittain kuusikymmentä ja ruotsi sataneljäkymmentäviisi koulutuspaikkaa suomen rahoittamien koulutuspaikkojen määrä pysyisi ennallaan edelliseen tämän vuoden lopussa päättyvään sopimuskauteen verrattuna ja sopimuksesta arvioidaan aiheutuvan sopimuskauden aikana vuosittain yhden pilkku seitsemän miljoonan euron kustannukset suomen on tarkoitus rahoittaa pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämää tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta rakennusalalla talotekniikan alalla sekä ravintola ja cateringalalla koulutus on hieman kansallista koulutusta kalliimpaa johtuen oppilaitoksen sisäoppilaitosluonteesta ja monikielisyydestä koulutuksen pohjoismaisuus tarjoaa kuitenkin hyvät edellytykset työmarkkinoiden tarpeita vastaavan osaavan työvoiman liikkuvuudelle pohjoiskalotin alueella oxford research on toteuttanut päättyvän sopimuskauden osalta arvioinnin koulutussäätiön toiminnasta tämän arvioinnin mukaan säätiön tarjoama koulutus on laadukasta ja tuottaa lisäarvoa sekä osallistujille henkilökunnalle että työmarkkinoille koulutuksen läpäisyaste on tehostunut sopimuskaudella ja loppuun suorittaneiden työllistyvyys on on korkeaa tämä uusi sopimus ei tuo olennaisia sisällöllisiä muutoksia aiempaan sopimukseen verrattuna muutoksia on tehty ensisijaisesti suomen vastuuministeriön vaihtumisesta ja sitä myöten suomen rahoitusmallin muuttumisesta johtuen suomi päättää koulutussäätiön toiminnan rahoituksesta avustuksena aiemman tarjouspyynnön kautta tehdyn hankinnan sijaan sopimus allekirjoitettiin tukholmassa kahdeskymmenesviides yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista tasavallan presidentin myönnettyä siihen allekirjoitusvaltuudet ja se tulisi suomen osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä kun suomi on ilmoittanut ruotsin ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä

arvoisa herra puhemies tuossa edellä huoltovarmuuden osalta keskusteltiin siitä kuinka tärkeää pohjoismainen yhteistyö on suomelle ja sitä se on totisesti myös talouden ja koulutuksen osalta euroopassa katseet ovat kääntyneet kohti pohjoista koska kalottialueella on huomattavia norjassa jopa miljardiluokkaan kohoavia kansainvälisiä investointeja toki ruotsin ja suomenkin investoinneissa useammalta vuodelta lasketaan yhteen puhutaan miljardiluokan investoinneista taloudellisen aktiivisuuden suunta on kääntymässä kohti meille tärkeää suomen ruotsin ja norjan yhteistä raja aluetta ja tässä mielessä on tärkeää että työvoima pystyy liikkumaan olemme iloisia siitä että suomessa varsinkin sipilän hallituksen aikana tehdyn hyvän politiikan ansiosta talous on kasvanut ja työllisyys kehittynyt hyvin ja tässä mielessä ehkä tuolla pohjoisillakin alueilla suomessa puhutaan jo enemmän työvoimapulasta kuin työttömyydestä pitäisi helpottaa sitten työvoiman liikkuvuuden parantamisella mutta työvoiman liikkuvuuden parantaminen koulutuksen kautta aina edesauttaa sitä että talouden aktiviteetti lisääntyy ja toisaalta myös sitten mahdollisia laskusuhdanteita varten on mahdollisuus hakea työtä sieltä naapurimaasta joten on erittäin kannatettavaa että myös nykyinen hallitus haluaa edistää tätä sekä tämän pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan

tulee meille sivistysvaliokuntaan ja ilolla se otetaan sinne vastaan haluan vain tässä yhteydessä jälleen kerran todeta sen että olen ehdottomasti pohjoismaisen yhteistyön kannattaja meillä on hyvin pitkälle samanlaista ajattelua niin terveydenhuollossa hyvinvointiyhteiskunnassa kuin myöskin sitten koulutuksen puolella me olemme kaikki maat sitä mieltä että että korkea osaaminen on se mihin mihin kannattaa satsata se on ihmisen ja yhteiskunnan pärjäämisen näkökulmasta erittäin kun tässä nyt taas jälleen kerran jatketaan sitä hyvää yhteistyötä niin kannatan tätä lämpimästi varmasti tämä menee aika lailla sukkana läpi sitten meillä valiokunnassa käytän puheenvuoron tänä päivänä myös siitä syystä että olemme juuri tänään saaneet pisa vuodelta kaksituhattakahdeksantoista tässä samalla vain totean sen että kun me olemme tässä pohjoismaisessa yhteistyössä emme ole ainoastaan saavana osapuolena vaan me olemme myös antavana jos ajattelee että suomi on lukutaidossa jälleen parhaitten joukossa se mikä erityisesti on huomioitavissa tuosta pisa tutkimuksesta on se että vain suomessa yhdistyvät korkea osaaminen ja tyytyväisyys elämään se on minun mielestäni sellainen asia joka meidän kannattaa nyt muistaa ja josta kannattaa olla ylpeä ja meidän kannattaa luodakin sitten niitä yhteistyötahoja me olemme aika haluttukin yhteistyökumppani hyvä niin kiitos tämä on erittäin hyvä sopimuksen jatko tehdään sisällöllistä yhteistyötä mutta myös menetelmällistä kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta osalta sovittuja

arvoisa puhemies esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettua lakia pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksaminen takaisinperintä ja valvonta ehdotetaan siirrettäväksi pirkanmaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselta elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ ja elinkeinotoimistojen kehittämis ja hallintokeskuksen tehtäväksi varsinaiseen lakiesitykseen ei ole huomautettavaa mutta muutama huomio itse toimintaan eli pilaantuneiden maiden puhdistamiseen valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista järjestelmällisesti jo tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun lopusta lähtien tuolloin luotiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmä joka on perustunut valtion ja yhteistyöosapuolten välisiin sopimuksiin pilaantuneen maan poisto pitää sisällään maankaivuun maan kuljettamisen vastaanottopaikkaan sekä vastaanoton ja pilaantuneen maan käsittelyn ely keskus pyytää alan yrityksiltä tarjouksia joko kokonaisurakkana tai jaettuina urakoina yritysten kokemat ongelmat koskevat tapauksia joissa tarjouksia pyydetään kokonaisurakoina kokonaisurakkana tarjoaminen antaa alan isoille toimijoille mahdollisuuden hinnoitella pienet ilman vastaanottopaikkaa toimivat maanrakennusyritykset ulos ja aikaa myöten pois markkinoilta tällöin on riski että syntyy alueellinen monopoli lisäksi asetetut laatu ja referenssivaatimukset on koettu ylimitoitetuiksi vuonna kaksituhattakuusitoista sovittiin että ely pääsääntöisesti pyrkii tarjoamaan jaettuja urakoita mutta aina käytetään myös tapauskohtaista harkintaa jossa huomioidaan kunkin hankkeen erityispiirteet hankintojen valmisteluun kunnostusmenetelmän ja valintakriteereiden valintaan vaikuttavat lukuisat tekijät arvoisa puhemies ongelmat koskevat tapauksia joissa tarjouksia siis pyydetään kokonaisurakoina näissä kokonaisurakkaa tarjoavat maanrakennusyritykset sekä pari yksittäistä vastaanottopaikan omistavaa yritystä etulyöntiasemassa on se vastaanottopaikan omistava yritys jolla on vastaanottopaikka lähimpänä kohdetta tätä kautta sille syntyy mahdollisuus käyttää hyväkseen määräävää markkina asemaa arvoisa puhemies mitä tästä sitten seuraa no pienet maanrakennusyritykset käytännössä suljetaan markkinasta pois aikaa myöten pima hankkeiden tarjoaminen edellyttää referenssejä vastaavista kohteista esimerkiksi viimeisen kahden vuoden ajalta kun pienet maanrakennusyritykset eivät käytännössä voi saada urakoita tippuvat ne jatkossa pois myös potentiaalisten tarjoajien listalta koska niiden referenssit ovat vanhentuneet käytännössä käy niin että pari isoa toimijaa jää ainoiksi tarjoajiksi todellinen kilpailu lakkaa ja pima hankinnoissa valtio saa jatkossa tarjouksia ainoastaan isoilta toimijoilta tämän johdosta pitää lakiesitykseen liittyvässä asiassa toimia niin että erikokoiset yritykset voivat toimia nykyisessä markkinassa se on valtion taloudellinen etu ja se on myös myös syytä ottaa huomioon näitä lakeja sovellettaessa ja samalla sitten viestinä valiokuntakäsittelyyn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

ensimmäisessä käsittelyssä

puhemies nyt toisessa käsittelyssä meillä on täällä hallituksen esitys jossa lukiokoulutuksen rahoitusta esitetään vahvistettavaksi kahdeksallatoista miljoonalla eurolla josta valtion osuus on noin seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa loput ovat siis kuntien rahoitusosuutta ja tämä johtuu siitä että lukioiden rahoitusmalli on tällainen kunnilla on rahoituksesta suuri vastuu sivistysvaliokunnan kuulemisissa tuli hyvin vahvasti esille se että edelleen lukiokoulutuksen rahoitus on haasteissa se on noin sata miljoonaa euroa vuosittain alhaisempi kuin toteuttamiseen tarvittavat kustannukset ovat tämän vuoksi olisimmekin esittäneet ja esitimme sivistysvaliokunnassa että eduskunta edellyttäisi valtioneuvostoa valmistelemaan lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen ja että samassa yhteydessä arvioitaisiin voitaisiinko nykyään pienille lukioille maksettava lisä muuttaa lukiokoulutuksen saavutettavuuslisäksi tätä ajatusta puolsivat kaikki asiaa kommentoineet asiantuntijat valiokunnassamme lausumassa ehdotetaan myös että uuden rahoitusmallin olisi oltava ennakoitava ja rahoituksen olisi vastattava paremmin lukiokoulutuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia toinen asia jota valiokuntakuulemisessamme kommentoitiin vaikka esitys itse asiassa sitä ei vielä koskekaan oli oppivelvollisuuden pidentäminen tähän liittyen valiokunta totesikin totesikin mietinnössään hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista ikävuoteen siinä yhteydessä joudutaan arvioimaan tasapuolisesti koko toisen asteen koulutuksen kehittämistarpeita ja koulutuksen kustannusrakennetta hyvin tarkkaan oppivelvollisuusiän pidentäminen tulee niin lukiokoulutuksen kuin ammattikoulutuksen kohdalla edellyttämään merkittäviä lisäpanostuksia koulutuksen rahoitukseen näihin lisäpanostuksiin liittyen kuulimme myös merkittäviä huolenilmauksia sen suhteen että lisäpanokset joita siihen on on varattu tällä hetkellä hallitusohjelmassa todennäköisesti eivät ole riittäviä ja tämä saattaa johtaa jopa koulutuksen laadun heikkenemiseen koska silloin jos lisäresurssit eivät ole ole riittäviä se tarkoittaa siis sitä että ne tulee ottaa sieltä perusrahoituksesta niin kuin ammatillisessa koulutuksessa koska silloin kun joku asia velvoittavaksi säädetään eduskunnan toimesta silloin se on kuntien myös hoidettava ja ja toisen asteen koulutushan kuuluu kuntien järjestämisvastuulle koska olimme tästä asiasta ja oppivelvollisuuden toteuttamisesta eri mieltä esitimme myös valiokunnassa äsken lukemaani kappaletta korvattavaksi seuraavalla tavoin hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista ikävuoteen oppivelvollisuusiän pidentäminen ei kuitenkaan ole vaikuttavin tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen tarvitsemme sen sijaan oikea aikaista tukea sekä panostuksia aina varhaisista vuosista lähtien toisen asteen koulutuksen laadun varmistaminen edellyttää lisäresursseja nykyisiin toimintoihin kuten mietinnössä todetaan hallitus on panostamassa sataseitsemän miljoonaa uusiin velvoitteisiin korjaamatta vanhoja rahoitusvajeita vastalauseemme siis perustuu näihin kahteen esitykseen eli perustelulausumaan ja lausumaehdotukseen ja ehdotankin tässä nyt että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen perustelulausuman ja vastalauseen mukaisen lausuman itse hallituksen on sinällään erittäin positiivinen askel oikeaan suuntaan eli se että lukiokoulutuksen rahoitusta vahvistetaan on juuri se toimenpide mitä tarvitaan mutta kuten valiokuntakuulemisissa kuulimme se ei vielä riitä koska hallitusohjelmassa tällä hetkellä ei ole

arvoisa puhemies kannatan molempia edustaja multalan tekemiä vastalauseen mukaisia kokoomuksen muutosesityksiä arvoisa puhemies lukiokoulutuksen rahoituksen vahvistaminen on tosiaan positiivinen askel oikeaan suuntaan oleellista on on se että tämä kokonaisuus ei ole riittävä ongelmana on se että hallitus panostaa uusiin velvoitteisiin sataseitsemän miljoonaa korjaamatta kuitenkaan vanhoja perustavaa laatua olevia rahoitusvajeita aivan kuten edustaja multala kuvasi meidän yhteinen tahtotilamme on se että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon mutta kun resurssit ovat niukat on katsottava sitä mitkä ovat ne kaikista tehokkaimmat kohdat panostaa jotta tämä tärkeä tavoite toteutuisi ja siinä vaikuttavia kohteita on todettu olevan se että perusopetusta vahvistetaan varmistetaan että jokainen perusopetuksen päättävä saa riittävät jatko opintoihin tarvittavat tiedot ja taidot lukutaidon laskutaidon sellaiset edellytykset että toisen asteen opinnoista on mahdollisuudet suoriutua ja toisen asteen tutkinto suorittaa toisaalta myös varhainen puuttuminen mahdollisimman varhainen tuki

tässä vastalauseessa otettiin kahteen eri asiaan kantaa ja mielestäni ne molemmat ovat erittäin tärkeitä kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esityshän on oikeansuuntainen koska siinä siinä lisätään lukiokoulutuksen rahoja otetaan nyt kuitenkin huomioon että se lisääminen perustuu myös siihen että kunnilta otetaan enemmän ja kun meillä ovat kunnat tällä hetkellä aika tiukassa tilanteessa niin ei se kovin helppoa niille kunnille ole siitä syystä tämä toinen osa vastalauseesta on erinomaisen tärkeää huomata se että kyllä me tarvitsemme lukiokoulutukseen uuden rahoitusjärjestelmän sitähän yritettiin jo punnertaa tässä jokin aika sitten mutta valitettavasti se ei kuitenkaan sieltä tullut ja nyt

vastalauseesta liittyy siihen että että hallitus kaavailee edellinen hallitus siis nyt toimitusministeristönä toimiva sitä että nostettaisiin oppivelvollisuutta kahdeksaantoista ikävuoteen ja siihen on varattu sataseitsemän miljoonaa euroa no jokainen ymmärtää sen että että todellakaan sillä rahalla ei saa paljon mitään tietenkin meiltä puuttuvat ne ne yksityiskohdat mutta ei siinä paljon tarvitse ymmärrystä koulutuspuolesta kun tietää että sadallaseitsemällä miljoonalla ei kovin paljon saa saa varsinkaan jos siinä pitäisi saada nostettua oppivelvollisuutta todella siihen kahdeksaantoista ikävuoteen eli tämä raha mikä mikä on nyt varattu olisi paljon vaikuttavampi kun se laitettaisiin sinne aikaisempaan vaiheeseen esimerkiksi

pienennettäisiin opiskelijaryhmiä tai pienemmät esiopetuksen ryhmät tai kaiken kaikkiaan varhaiskasvatuksessa pienemmät ryhmät sitten kun se toinen puoli tässä on vielä se että kun nostetaan siihen kahdeksaantoista ikävuoteen oppivelvollisuutta miten varmistetaan se että oikeasti ihminen on siellä kahdeksaantoista vuoteen asti kun meillä on nyt jo sitä koulupudokkuutta vaikka kuinka paljon ja ainahan sitä sanotaan että kannettu oppilas ei luokassa pysy niin että tulenpa vain näkemään sen me kaikki tulemme näkemään että tämä ei onnistu

sinänsä tarttuivat ihan ihan oikeisiin asioihin mutta tällä puheenvuorollani haluan kuitenkin oikeastaan kiinnittää kahteen asiaan kahteen positiiviseen asiaan tässä kohtaa huomiota edustaja risikko täällä aikaisemman pykälän kohdalla jo toi esiin tänään julkaistut pisa tutkimukset ja ilona täytyy nostaa että suomi on edelleen maailman kärkeä nuorten osaamisessa erityisesti lukutaitoon liittyvässä tutkimuksessa edelleen kirkkainta kirkkainta osaamista ja kirkkainta kärkeä ja matematiikankin taso on pysynyt ennallaan mutta se ei tietysti tarkoita sitä että koulutuksen osalta voitaisiin alkaa lepäilemään koulutus on kuten täällä monesta suusta on todettu erittäin tärkeä keskeinen yhteiskunnan tulevaisuuden

sinänsä ihan tarpeellisia ja oikeita mutta muistetaan nyt kuitenkin se että tässä ollaan venettä kääntämässä myös lukiokoulutuksen rahoituksen osalta oikeaan suuntaan eli kahdeksantoista miljoonan euron lisäys on tulossa on ihan selvää ja sanoisin myös kiistatonta että määrärahan lisäys itsessään on vielä riittämätön ja tarpeet ovat suuremmat mutta silti käännämme venettä nyt oikeaan suuntaan ja uskon että tästä eteenpäin lukiokoulutuksen rahoituksella pystytään kuitenkin kautta suomenmaan tekemään parempaa tasoa ja myös koulutuksen laadun näkökulmasta

arvoisa puhemies kyllä varmasti lukiokoulutuksen rahoituksessa tämä kahdeksantoista miljoonaa josta tosiaan seitsemän miljoonaa valtiolta tulee tarpeeseen kuten valiokunnassa kuulimme ja tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan se mitä kuitenkin meidän kokoomusryhmämme olisi toivonut on se että olisi ollut hiukan kunnianhimoisempi ajatus kohti sitä että oltaisiin päästy vihdoin vihdoin pikkuhiljaa siihen tilanteeseen jossa rahoitus vastaa kustannuksia nyt kun rahoitus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin niin se on ikään kuin laskeva kierre jatkuvasti ollut ja nyt tässä edelleen jää lukiokoulutuksen yksikköhintaan lähes tuhannen euron alennus kustannuksiin eli se tarkoittaa siis sitä että kustannukset ovat korkeammat kuin niihin saatu rahoitus eli eli käytännössä lausumaehdotuksemme tarkoitti siis sitä että toivoimme ja esitämme että valtioneuvosto valmistelisi kokonaisuudistuksen rahoitusjärjestelmään mitä tulee tähän oppivelvollisuuden pidentämistavoitteeseen se on toki suuri uudistus ja tulee erikseen käsiteltäväksi niin olen erittäin huolestunut niistä äänistä jotka hyvin voimakkaasti jo tässä vaiheessa peräänkuuluttavat varattujen resurssien riittämättömyyttä olisi sitten oppivelvollisuusiän pidentämisestä mitä mieltä vain niin jos se aiotaan tehdä olisi vähintään huolehdittava että siihen varattavat resurssit eivät missään tapauksessa heikennä koulutuksen laatua kuten nyt vaikuttaa että on tapahtumassa

seitsemän ja puoli se kymmenen ja puoli tulee kunnilta ja se on sieltä kunnan kassasta pois kunnat haluavat satsata tähän se on ihan selvää koska lukiokoulutuksella on suurempi merkitys kuin pelkästään se se oppiminen koska sillä on määrätynlainen status sille kunnalle

lukioverkkoa mahdollisimman hyvänä jokainenhan meistä tietenkin ymmärtää sen että pelkkiä seiniä ei voi pitää yllä vaan nimenomaan niissä pitää olla sitä vaikuttavuutta ja sitä vetovoimaa koska kyllä nuoret osaavat jo arvioida lukiokoulutuksen laatua tietysti tämä lukiokoulutus on niin valtavan tärkeä kun ottaa huomioon että että hallituksen joka nyt toimii siis toimitusministeristönä tavoitteena on ollut se että viisikymmentä prosenttia ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon tällä hetkellä se on vähän yli neljäkymmentä prosenttia ja jotta me saamme sitä lisättyä meidän tarvitsee vahvistaa toisen asteen ammatillista koulutusta mutta myöskin lukiokoulutusta siksi tämä lukiokoulutus on niin valtavan tärkeä monestakin näkökulmasta mutta sanottakoon nyt vielä että hieno asia että saatiin se seitsemän pilkku viisi miljoonaa sinne mekin olemme tietysti kunnissa siitä tyytyväisiä mutta toivottavasti rahoitusjärjestelmä pystytään uudistamaan eikä

puhemies arvoisa puhemies totean että myös perussuomalaiset ovat yhtyneet sivistysvaliokunnassa tähän edustaja multalan esittelemään mietinnön perustelutekstin muutosehdotukseen jossa jossa tosiaan todetaan että oppivelvollisuusiän pidentäminen ei ole mielestämme läheskään vaikuttavin tai kustannustehokkain tapa parantaa suomalaisten nuorten koulutustasoa mikä tietysti on tärkeä tavoite saavutettavaksi mutta me katsomme että muitakin tapoja on nyt jo kaatunut rinteen hallitus on on aikonut varata tähän sataseitsemän miljoonaa euroa ja me katsomme että tällä rahalla voitaisiin tehdä monia muitakin hyviä kustannustehokkaampia toimenpiteitä muun muassa lisätä merkittävästi erityisopetusta mistä hyötyisivät sekä erityisopetusta tarvitsevat oppilaat että kaikki muutkin oppilaat kouluissa joten me me tosiaan yhdymme tähän perustelutekstiä koskevaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia nyt

voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies minulla ei ole mitään vastaan tämän lain hyväksymistä mutta kiinnitän huomiota siihen että meillä oli tässä peräkkäin kolme lakia joilla oli yhteinen tausta se liittyy siihen että hallintolainkäyttöä koskeva laki muutettiin jolloin muutoksenhakunimikkeet ja eräät siihen liittyvät prosessit muuttuivat ja sillä oli valtava heijastusvaikutus lukuisiin lakeihin joissa näistä muutoksenhauista on sitten säädetty

olisi samalla tehty muutoksia niihin lakeihin joihin sillä oli vaikutusta näinhän monta kertaa on tapana tehdä nyt meillä tulee erittäin monta tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun näitä lakeja tuli tällä tavalla usein eduskuntaa ja ja päättäjiä arvostellaan siitä että suomessa on niin paljon uusia lakeja joka vuosi säädetään tämä olisi voitu hoitaa toisenlaisella prosessilla mutta hyvä kun hoidetaan nyt tällä tavalla

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

alussa voimaan tulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa kyse on siitä että valittaminen korkeimpaan hallinto oikeuteen rajoitetaan vain asioihin joiden osalta siihen on erityiset perusteet valituslupajärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa korkeimman hallinto oikeuden keskittyminen nykyistä paremmin vaativiin oikeuskysymyksiin ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseen ymmärrän tarpeen lainsäädännön yhdenmukaistamiseen ja sikäli esitetyt lakimuutokset ovat perusteltuja mutta ymmärrän myös kuulemisissa esitetyt suomen luonnonsuojeluliiton ja kuntaliiton näkemykset ja huolen siitä että valitusoikeuden rajoittamisella voi olla vaikutuksia oikeusturvaan osallistumisoikeuteen tai ympäristön tilaan no miksi valitusluvan rajaaminen sitten koetaan ongelmalliseksi se koetaan ongelmalliseksi erityisesti siksi että korkein hallinto oikeus perustelee päätöksensä vain silloin kun se käsittelee valituksen korkein hallinto oikeus ei siis perustele päätöstään silloin kun valituslupaa ei myönnetä ja näin vain osa valituksen tehneistä saa perustelut asiaansa koskevalle päätökselle arvoisa puhemies kannan huolta myös siitä millaisia yhteisvaikutuksia ympäristölainsäädännön osallistumismenettelyihin tehdyillä muutoksilla on valitusoikeuden rajaamisen lisäksi esimerkiksi oikeudenkäyntimaksuja on korotettu sillä on merkitystä vähävaraisille kansalaisille ja pienille järjestöille siksi pidän tärkeänä että ympäristövaliokunnan mietintöön kirjattiin tarve arvioida ympäristölainsäädännön osallistumismenettelyihin tehtyjen muutosten yhteisvaikutukset sen varmistamiseksi ettei lainmuutoksilla ole myöskään kokonaisuutena arvioiden merkittävää haitallista vaikutusta asianosaisten oikeusturvaan osallistumisoikeuteen tai ympäristöön yksi valitusoikeuksien kattavuuden tarkastelun paikka on myös hallitusohjelmaan kirjatun luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä jos haitallisia vaikutuksia ilmenee on järjestelmää niiltä osin korjattava tämän lisäksi olennaista on varmistaa hallinto oikeuksien riittävä asiantuntemus ja resurssit jotta virheellisten tulkintojen määrä eri asiaryhmissä vähenee riittävät resurssit ja sujuvat prosessit auttavat myös siihen että perusteettomat valitukset saadaan nopeasti käsiteltyä ilman että se heikentää osallisten mahdollisuuksia hakea oikeutta silloin kun kokevat jonkin päätöksen lainvastaiseksi arvoisa puhemies nämä huolet halusin nyt vielä tuoda julki vaikka hallituksen esitys ja ja ympäristövaliokunnan mietintö ovat perusteltuja ja yksimielisiä